Niin teen, mutta eikö ole aivan niin kuin lasten kasvatuksessa tai monissa vaikeissa olosuhteissa, eli silloin kun joku osapuoli käyttäytyy hyvin, niin kuin Venäjä on käyttäytynyt Arktisessa neuvostossa ja hakee kansainvälisiä ratkaisuja, niin ei kai kannata

Nähdään tämä positiivinen puoli Venäjän käyttäytymisessä suhteessa arktiseen politiikkaan.